Me näemme nyt hyvin monissa jäsenvaltioissa, minkälaisia ongelmia tulee siitä, että eurooppalainen pidätysmääräys on rakennettu hiekalle. Se on todellakin rakennettu hiekalle, koska oletuksena on se, että jäsenvaltioiden pitäisi voida luottaa toistensa oikeusjärjestelmiin, siihen, että oikeusvaltioperiaate, keskeisten ihmisoikeussopimusten oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat normit, todella toteutuvat eri jäsenvaltioissa. Aivan niin kuin kollegat täällä aikaisemmin, minäkin voin kertoa teille tarinoita siitä, miten näin ei todellakaan ole ja kuinka kiireellistä on, että komissio toimii juuri niin kuin tässä äsken kollega esitti. Meidän pitää saada yksi kokonaisuus, jossa rikosprosesseihin liittyviä vähimmäisoikeuksia viedään eteenpäin. Uskon, että Lissabonin sopimus antaa meille myös tämän mahdollisuuden, koska nyt Euroopan parlamentti on täysimittainen lainsäätäjä neuvoston rinnalla, ja oli erittäin hauska kuulla komissaari Barrot'lta, että hän luottaa tähän yhteistyöhön komission ja parlamentin välillä.

Lupasin, että minäkin kerron tarinan siitä, mitä tapahtuu, kun oikeusvaltioperiaate ei toteudu ja noudatetaan eurooppalaista pidätysmääräystä.

He ovat tulleet Liettuasta, jossa he pitivät vuosikausia orpokotia Tšetšenian sodan lapsiuhreille, ja kuinka ollakaan, Tšetšeniassa turvallisuuspoliisi puuttui heidän toimintaansa sillä varjolla, että tässä perheessä oli mahdollisesti tapahtunut jotakin hyvin lievää, ehkä lähinnä perheväkivaltaan liittyvää, ei siis todellakaan mitään esimerkiksi vakavia pahoinpitelyjä. Nyt tämä pariskunta on Suomessa. He hakevat turvapaikkaa ja Liettuan valtio vaatii tämän pariskunnan luovuttamista. Tätä luovutusta käsitellään ensi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Koska lähtökohtana on se, että Suomen pitäisi voida luottaa siihen, että Liettuassa tämä pariskunta saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Meillä on hyvin vahvaa näyttöä siitä, että näin todellakaan ei ole ollut, ja sanoisin, että meillä on vaikka kuinka paljon tällaisia arkipäivän esimerkkejä siitä, miten eurooppalainen pidätysmääräys on todellakin tyhjän päällä.